vastata kriisin aiheuttamiin sosiaalisiin paineisiin ja kasvaneeseen työttömyyteen sekä alentuneeseen kilpailukykyyn. Pidänkin erittäin tervetulleena puhemies Schulzin äänestyksen alussa kertomaa tietoa siitä, että tuoretta rahaa on lopulta luvattu vuoden 2012 maksurästien kattamiseksi. Alijäämäisiä budjetteja ei tule hyväksyä.